Opposition tärkeimpänä vaatimuksena, joita myös parlamentaarikkojen tulisi demokraatteina tukea, on että protestoijia ja ammattijärjestöjen edustajia vastaan tehdyt rikokset ja loukkaukset tutkitaan välittömästi. Hallitus on sanonut, että se tutkii tapauksia, mutta asiaan vaaditaan itsenäinen ja kansainvälinen tutkimus. Kaksi päivää sitten oppositiokoalition edustajat joutuivat myös tuomioistuimen kuulusteltavaksi julkisen levottomuuden ja väkivallan lietsomisesta, vaikka he olivat ainoastaan järjestäneet rauhanomaisia mielenosoituksia. Meidän on siis vaadittava seuraavaa laajojen vaaliuudistusten täytäntöönpano ja uusien vaalien järjestäminen mahdollisimman pian, hallituksen ihmisoikeusrikkomusten välitön tutkiminen, 23 vangitun ammattiliiton jäsenen vapauttaminen ilman ehtoja, kaikkien syytteiden peruminen oppositiota vastaan ja kansalaisten kokoontumiskiellon peruminen. EU delegaation on tehtävä parhaansa Kambodžassa.